Meidän täytyy luoda mahdollistava elinympäristö.

Informaatioteknologia voi olla suuri mahdollistaja kaikille vammaisille ja ikääntyneille tai sitten se voi olla suuri eriarvoistava ja hylkivä tekijä. Sen takia seuraavat askeleet niin jäsenmaiden tasolla kuin komissiossakin tulisi olla siinä, miten me otamme erilaiset käyttäjäryhmät, vammaiset ja ikäihmiset, mukaan palveluiden ja tuotteiden suunnitteluun, käyttäjälähtöiseen suunnitteluun niin, että ne ovat käytettävissä aivan kuten asuin ja elinympäristötkin olivatpa rajoitteet sitten näkemisen, kuulemisen, koskettamisen, liikkumisen, muistamisen tai kognition alueella. Me olemme sen velkaa, me olemme nyt suunnannäyttäjiä, nyt vain rohkeasti eteenpäin.